Rajallisen uuden rahan ohella tähän tarkoitukseen on todellakin kyettävä käyttämään myös olemassa olevia rahoitusinstrumentteja, kuten EIPtä ja Invest Europea, niiden rahoja. EUn budjetista kolmannes käytetään tällä hetkellä alue eli koheesiopolitiikkaan.

Rahastosta tulisi rahoittaa myös teollisten prosessien uudistamista vähähiilisiksi ja ilmaston kannalta kestäviksi prosesseiksi. Tätä edellyttää myös eurooppalaisen teollisuuden hiilivuodon estäminen.